Tämä on itse asiassa lähes sama määrä kuin missä tehtiin EUn epäonnistuneet stressitestit. Näitä pankkeja EU on siis jo valvonut. Jos valvontaa halutaan tehostaa ja lisätä, olisi ollut järkevää, että se olisi kattanut myös Saksan kriisipankit, mahdolliset kriisipankit eli Landesbank pankit. Lisäksi tähän pitäisi sisältyä myös veroparatiisien lakkauttaminen, muuten pankkivalvonta ei ole tehokasta.